ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa arvoisa rouva puhemies tämä esitys on kannatettava sen tavoitteena on mahdollistaa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden ehtona vaadittavan ammatillisen harjoittelun suorittaminen suomessa silloin kun henkilö on suorittanut perustutkinnon toisessa eu tai eta maassa tämän tavoitteena on se että mahdollistetaan näille ulkomailla lääketiedettä opiskeleville suomalaisille mahdollisuus integroitua suomalaiseen terveydenhuoltoon toisaalta toinen käytännön vaikutus sillä on että varsinkin ruotsinkielisten potilaiden mahdollisuus saada omalla äidinkielellään lääkärin palveluja parantuu nimittäin ihan viimeisimpien tilastojen mukaan ammatillista harjoittelua vaativissa eu tai eta valtioissa opiskeli lääketiedettä yhteensä kaksisataaviisikymmentä suomalaista joista ruotsissa ruotsissa peräti kaksisataaviisi eli valtaosa heistä opiskelee ruotsissa ja ruotsin kielellä ja kun he sitten palaavat suomeen harjoittelemaan niin toki silloin myös suomessa asuvien ruotsinkielisten mahdollisuus saada lääkärin palveluja paranee huomattava osa muuten opiskelee myös puolassa kolmisenkymmentä ja tanskassa viisitoista eli nämä nämä ovat ne ne ensisijaiset maat tämä on todellakin kannatettava järjestelmä mutta yksi huoli tähän liittyy ja se on mahdollisuus saada riittävät ohjaajavoimavarat toisaalta myös se että suomessa opiskelevien lääkäreiden jatkokoulutus ja työnsaantimahdollisuudet kilpailutilanteessa kiristyvät
arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys oli sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä ja me mietinnössä toteamme hyvin taustaa esitykselle sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto voisi myöntää hakemuksesta rajoitetun oikeuden harjoittaa suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle joka on suorittanut lääkärin perustutkinnon sellaisessa eu tai eta valtiossa jossa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen edellä tarkoitettu ammatinharjoittamisoikeus edellyttää lisäksi että rajoitetun oikeuden saanut toimii kirjallisesti nimetyn laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena

on toki myös se ja se on tärkeää että myös ruotsinkielisiä lääkäreitä on on meillä suomessa saatavana valiokunta korostaa tässä mietinnössään myös sitä työnantajan velvollisuutta sitten jatkossa varmistua harjoittelua suorittavan lääkärin osaamisesta ja riittävästä kotimaisten kielten taidosta tämä on toki tärkeää myös hoitoalan henkilöstöä palkatessa että siellä on kielitaitovaatimukset kohdallaan lähetekeskustelussa täällä salissa nousi esiin kysymys siitä että että yhä useampi suomalainen opiskelija lähtee ulkomaille opiskelemaan lääkärin tutkintoa on tietysti harmi että meillä ei ole riittävästi täällä suomessa opiskelupaikkoja tuleville ja alalle pyrkiville ja ja toivoville opiskelijoille ehkä tämä on semmoinen ikuisuuskysymyskin millä tavalla me voisimme turvata että myös täällä kotimaassa opiskelijat voisivat opiskella tätä erittäin tärkeää ja merkittävää

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää sosiaali ja terveysvaliokuntaa asian nopeasta käsittelystä ja todeta että yhdyn valiokunnan mietintöön voimassa oleva lainsäädäntö ei nimittäin mahdollista sitä että henkilöt jotka ovat aloittaneet opintonsa ensimmäinen tammikuuta kaksituhattakaksitoista jälkeen voisivat suorittaa ammatillisen harjoittelun suomessa tästä on seurannut että ahvenanmaalla on ollut suuria ongelmia varmistaa tarpeellinen määrä lääkäreitä jo tulevalle kesälle joka on vain muutaman viikon päässä tämä lakimuutos korjaa tilanteen haluan siksi vielä uudestaan kiittää sosiaali ja terveysvaliokuntaa nopeasta käsittelystä sekä ministeri juha ja sosiaali ja terveysministeriötä siitä että on nopeasti ryhdytty toimiin etenkin ahvenanmaalle syntyneiden ongelmien osalta

arvoisa rouva puhemies valiokunta oli yksimielinen tämän esityksen kanssa ja me pidämme tärkeänä että nyt varmistuu ulkomailla lääketiedettä opiskelevien mahdollisuus

tämä harjoittelu suorittaa meillähän opiskelijoita on koko ajan enenevässä määrin siirtynyt opiskelemaan ulkomaille lääketiedettä yhden tiedekunnan verran puhutaan siitä kuudennesta tiedekunnasta mutta se mihin valiokunta myös mietinnössään kiinnittää huomiota liittyy siihen että meidän saamamme selvityksen mukaan ruotsin viranomaiset hyväksyvät suomessa tehtyä harjoittelua vain rajoitetusti

arvoisa rouva puhemies tämä on oikein järkevä hallituksen esitys ja hyvän mietinnön on myös valiokunta saanut aikaiseksi tilannehan on se että ihmiset ja työvoima liikkuvat maailmasta on tullut on monilla alueilla suomessa tällä hetkellä pulaa osaavasta lääkärikunnasta ei pelkästään näillä tietyillä tietyillä erityisillä alueilla joita nyt on mietinnössäkin mainittu tietysti on erittäin tärkeää että me pystymme huolehtimaan siitä asiasta että kaikilla lääkäreillä on riittävä kielitaito tai sitten siinä lähellä muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä jotka voivat auttaa työssä koska se on se on iso potilasturvallisuuskysymys arvoisa puhemies toivon että myös tämän lakiesityksen ja tämän lainsäädännön kautta me pystymme helpottamaan sitä lääkäripulaa mitä meillä on on varsinkin maakunnissa ja maaseudulla myös omassa maakunnassani etelä pohjanmaalla on jatkuvasti eri puolilla maakuntaa pulaa lääkäreistä tässä kesälääkärikysymyksessä jota täällä esimerkiksi edustaja löfström kuvasi erittäin hyvin myös omalla kotipaikkakunnallani kauhavalla on se tilanne että on vaikeuksia saada ensi kesäksi osaavia lääkäreitä sijaistamaan

uskottavuutta

arvoisa puhemies tämä tilanne akutisoitui sen vuoksi että ruotsissa puolassa tanskassa opiskelevat ruotsin kielen taitoiset lääkärit ovat olleet kesätyössä tyypillisesti ahvenanmaalla ruotsinkielisellä alueella nimenomaan ne jotka opiskelevat skandinaavisissa maissa ja yhtäkkiä valvira havaitsi että valmistuttuaan suoritettuaan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon kaksoislaillistamisen maissa kyseiset lääkärit eivät enää voineet työskennellä kesäsijaisina tai muina sijaisina ahvenanmaalla tai muualla suomessa tästä syystä sosiaali ja terveysministeriö valmisteli nopeasti lainsäädännön joka mahdollistaa tämän työskentelyn ja sitä nimenomaan tämä koskee kolmen vuoden määräajalle valvira voi myöntää muualla valmistuneelle lääkärille missä on kaksoislaillistus harjoittelupaikan pätevän ammattihenkilön ohjauksessa ja myös hän voi väliaikaisesti työskennellä sijaisena tämä helpottaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden saamista suomessa väliaikaisesti mutta kyllä tulee kiinnittää huomiota myös lääkäreiden aloituspaikkojen riittävään määrään suomessa jotta suhteellisesti suomessa oleva lääkäripula saadaan

rouva puhemies kun täällä on puhuttu lääkäripulasta niin haluan sen puolen nostaa esiin että viime vuosina on voimakkaasti nostettu näitä lääkärikoulutuksen aloituspaikkamääriä mikä on käytännössä myös johtanut varsin suuriin opetusryhmiin ja koulutustason heikentymiseen eli näiden opetusresurssien olisi tullut lisääntyä samassa tahdissa kuin näitä koulutusmääriä on kasvatettu lääkäripula onkin monin paikoin vähentynyt ja meillä on paikkoja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on jo lääkäreistä koulutetuista lääkäreistä pikemminkin ylitarjontaa eli tarjonta ylittää jo jo kysynnän ja on selvää että kallista lääkärikoulutusta ei kannata resursoida niin että että meille tulisi lääkärityöttömyyttä

on hyvä että tähän tähän ongelmaan ulkomailla koulutettujen lääkärien suomalaisten lääkärien paremmasta mahdollisuudesta tulla työskentelemään suomeen on nyt reagoitu tällä lakiesityksellä mutta kiinnitän huomiota siihen että yliopistojen edustaja ilmaisi lausuntonaan huolensa nimenomaan suomessa opiskelleiden lääkäreiden jatkokoulutus ja työnsaantimahdollisuuksien kiristymisestä ja ja vaikeutumisesta tässä kilpailutilanteessa ja sitten toisaalta kiinnitettiin huomiota nimenomaan näiden ohjaajavoimavarojen riittävyyteen

arvoisa rouva puhemies

lääkärikoulutuksessa liittyy erikoislääkärikoulutukseen erilaisten selvitysten mukaan meillä on aivan nurkan takana odottamassa erikoislääkäripula monilla aloilla siitä syystä että terveydenhuollossa väki ikääntyy ja niin myös lääkäreitä poistuu eläkkeelle poistuu eläkkeelle ja erityisesti erikoislääkäreiden tarve saattaa ykskaks olla yllättävä tästä syystä erikoislääkärikoulutukseen valtakunnassa tarvitaan paremmin toimiva koordinaatio ja ja sen varmistaminen että meillä ammattilaisten tarve tulee turvatuksi

lääkäreitä töihin pienemmillekin paikkakunnille toinen asia jonka haluan tässä ottaa esille liittyy sosiaali ja terveydenhuollon terveydenhuollon uudistukseen sote uudistukseen nyt nyt se ongelma mikä täällä on terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen ja harjoittelupaikkojen osalta syntymässä liittyy nimenomaan sairaanhoitajien harjoittelumahdollisuuksiin sote lainsäädäntö on varmistamassa sen että lääkäreiden ja hammaslääkäreiden harjoittelu pitää turvata näissä tulevissa yksityisissä sote keskuksissa eli näiden yhtiöiden on järjestettävä lääkäreiden harjoittelu toisen toisen ammattilaisen valvonnassa mutta sen sijaan siellä lainsäädännössä ei velvoiteta näitä tulevia yksityisiä yhtiöitä sote keskuksia tarjoamaan harjoittelupaikkaa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaville sairaanhoitajille tai ammatillisen koulutuksen suorittaville suorittaville lähihoitajille tämä on kyllä nyt erittäin suuri ja vaarallinen puute koska on on aivan päätöntä että jos ensin säädetään sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntöuudistus jossa yksityiset yhtiöt ottavat nämä keskeiset peruspalvelut tuottaakseen niin nämä yhtiöt sitten eivät siinä heti alkumetreillä sovi sitä että harjoitteluvelvollisuus on turvattava ammattikorkeakoulututkinnon suorittaville jos sitten jälkikäteen aletaan neuvonpitoa pitämään siitä millä tavalla ja millä hinnalla ja millä ehdoilla tämä koulutus sitten näissä yksityisissä yhtiöissä järjestetään niin voitte olla varmoja siitä että se se keskustelu ja neuvottelutilanne ei ole ihan tasapuolinen ainakaan rahoittajan näkökulmasta eli se tarjoaa mahdollisuuden vedättää sitten siinä siinä hinnassa näin ollen tämä puute pitäisi olla erityisesti nyt huolehdittuna eli kyllä meidän tulevien sairaanhoitajien ja lähihoitajien ja sosiaalityöntekijöiden pitää pystyä harjoittelemaan perustasolla ja erityistasolla ja erilaisissa palveluissa ja oppia ne käytännöt ja toiminnot

tämä tilanne on on todella vakava jos jos näin mennään eteenpäin että harjoittelua ei enää siellä perustasolla olisikaan näissä yhtiöissä tarjolla tähän asiaan on on sairaanhoitajaliitto kiinnittänyt huomiota aivan oikeutetusti ja toivon että tätä asiaa pidetään myös hallituspuolueissa nyt mielessä että emme romuta tällaisella yksityistämissysteemillä myös tätä koulutusta sinänsä en kannata ollenkaan tätä yhtiöittämismallia sitä että että mennään tällaiseen koska tämäkin on yksi esimerkki siitä miten valtavasti tähän meidän

ketkä vastaavat siitä miten koulutus pyörii nyt kun mennään tämmöiseen ihan uuteen yksityiseen systeemiin peruspalveluiden osalta niin tämä uhkaa kaikki kaikki tältä osin romuttua ja kadota voi olla että jos tällaisesta ei huolehdita niin me pikkuhiljaa olemme viemässä tätä tätä systeemiä kaiken kaikkiaan vain sellaiseen sairaalakeskeiseen ajatteluun jos ammattihenkilöt opiskelevat ja harjoittelevat niin tarvitaan myös se

arvoisa puhemies jaan huoleni puheenjohtaja tuula haataisen kanssa nimenomaan sote uudistuksen vaikutuksista koulutukseen ja kouluttautumisen mahdollisuuksiin lääkäreiden rekrytoinnissa on tullut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana selkeä vinouma työterveyshuollossa yksityisissä lääkäripalveluissa rekrytointien määrässä on viisikymmentä prosenttia kasvua erikoissairaanhoidossa kaksikymmentä prosenttia ja perusterveydenhuollossa uusia lääkärirekrytointeja ei ole tapahtunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tämä on johtanut siihen että erilaisia lieveilmiöitä reppufirmoja ynnä muuta on on sitten perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin tullut mukaan eduskunta hyväksyi syksyllä erikoislääkärikoulutuksen siirtämisen opetus ja kulttuuriministeriöltä sosiaali ja terveysministeriölle ja toisin sanoen yliopistojen vastuulle tässä nimenomaan sote uudistus tuo nyt uuden tilanteen koska nyt syntyy pieniä erikoislääkäriyksiköitä ja toisaalta kouluttajat edellyttävät tiettyä laatuvaatimusta koulutusyksiköiltä tässä tulee ristiriita ja näen että meidän koulutuksen laatu tulee olemaan uhattuna sen ohella että myös halukkuus koulutukseen nimenomaan vaativaan ammattikoulutukseen koulutukseen viidellekymmenelle erikoisalalle vähenee ja meillä erikoislääkäripula tulee lisääntymään hyvään työympäristöön kuuluu koulutus tutkimus ja sitten kliininen työ nämä ovat sen tukijalat se koskee kaikkia ammattihenkilöitä myös terveydenhuollon muita

sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja haatainen ja ja edustaja talja nostivat nyt erittäin tärkeät kysymykset ja näkökulmat esiin lääkärikoulutuksen tulevista tarpeista ja olen täysin samaa mieltä siitä että yksi meidän aivan keskeinen huolemme jatkossa on riittävän erikoislääkärimäärän turvaaminen ja myös heidän riittävän laadukkaan koulutuksensa turvaaminen mielestäni olisikin kiireesti kaiken kaikkiaan lääkärikoulutuksessa painopistettä siirrettävä nimenomaan tähän erikoislääkärikoulutukseen ja huolehdittava että suomen maine erinomaisena korkean lääketieteen tason tason haltijana ei kärsisi nyt kun sote uudistusta ollaan ollaan tekemässä muistutan vielä siitä että lääkäritiheys esimerkiksi pohjoismaisessa vertailussa on suomessa sinänsä hyvä mutta meillä on todellakin alueellisia ongelmia lääkärien saatavuuden kanssa ja ja jatkossa myös yhä pahenevasti nimenomaan erikoislääkärien osalta osalta kasvava

tähän vaaditaan todellakin jatkossa merkittäviä toimenpiteitä

arvoisa rouva puhemies on hieno kuulla asiaa tuntevien edustajien puheenvuoroja haluan kuitenkin painottaa näin maallikkona kantaani tähän näkemykseen jos edustaja räsänen on huolissaan siitä että on jo ylitarjontaa lääkäreistä kun me kuitenkin tiedostamme tällä hetkellä sote uudistuksen tärkeyden jokaisessa puolueessa niin että meillä on perusterveydenhuollossa lääkäripulaa ja meillä on syntynyt kulttuuri jossa nämä keikkalääkärit ovat tavallaan vallanneet sen perusterveydenhuollon ensimmäisen portaan jonka pitäisi olla julkisella puolella paremmassa kunnossa siinä mielessä en ole huolissani kyllä siitä että meillä olisi ylikoulutusta yli resurssien jos meillä edelleen on kuitenkin virkaa tekevistä lääkäreistä pulaa

arvoisa puhemies haluan vielä täsmentää että puhuin nimenomaan paikoittaisesta ylitarjonnasta meillä ei todellakaan ole valtakunnallista ylitarjontaa lääkäreistä vaikka meidän lääkäritiheytemme on väestömäärään verrattuna ihan hyvää pohjoismaista tasoa eli siinä suhteessa suomessa ei olla tilanteessa jossa lääkärien määrä olisi

ja työpaikkoja tällä hetkellä eli ongelmana on nimenomaan se että meillä ei ole alueellisesti ikään kuin riittävän tasaista lääkäritarjontaa tähän tietenkin odotetaan myös tulevalta sote ratkaisulta ratkaisun avaimia

arvoisa puhemies minusta kollegat avasivat tässä aivan erinomaisen keskustelun siitä että yksi niistä lukuisista nyt toteutettavan sote uudistuksen tavoitteista on se että me saisimme helpotettua tätä alueellisesti todella todella pahaa lääkäripulaa ja me saisimme näitä lieveilmiöitä

minkä takia ei nuoria lääkäreitä ole saatu varsinkaan pienemmille paikkakunnille töihin on se että moni nuori lääkäri haluaa toimia tiimissä osana osana erikoistunutta joukkuetta ja nykyisissä terveyskeskuksissa siihen ei pystytä itse toivon että näissä tulevissa julkisissa ja myös yksityisten yritysten sote keskuksissa saadaan niitä tiimejä luotua

arvoisa puhemies edustaja haataisen huoli sairaanhoitajien harjoittelupaikoista on todellinen sairaanhoitajan ammattiin opiskelu vaatii laaja alaista harjoittelua ja opiskelupaikkoja ja opiskelupaikkoja ja jos opiskelijoiden ohjaaminen jää vain julkiselle puolelle niin laaja alaiseen ammattiin opiskelu kyllä tulee vaikeutumaan kysymys on myöskin sitten siitä valmistuvien hoitajien sijoittumisesta meillähän on sairaanhoitajapulaa nyt ja tulevaisuudessakin ja tämä harjoittelupaikkojen sijainti missä harjoitellaan ohjaa myöskin sitä mihin sairaanhoitajat sitten haluavat jatkossa mennä töihin mutta arvoisa puhemies myös sairaanhoitajien jatkokoulutuksen ja järjestämisessä on tällä hetkellä suuria puutteita lääkärien erikoistumiskoulutushan rahoitetaan valtion budjetista ja sitä myös ohjataan valtiovallan taholta mutta sairaanhoitajien erikoistumiskoulutus on täysin auki sitä ei ole millään tavalla suunniteltu valtio ei sitä millään tavalla rahoita tällä hetkellä eikä valtiovallan taholta tule myöskään siihen minkäänlaista ohjeistusta ohjeistusta tämmöisistä erityisammattilaisista sairaanhoidon erityisosaajista on valtava pula tuolla kentällä muun muassa muistihoitajista joita ei kukaan kouluta tällä hetkellä ja tämä kouluttaminen on täysin ammattikorkeakoulujen mielenkiinnon